Bhattihan oli täällä myös keväällä vuonna 2010, vuosi ennen murhaansa. Hän kertoi jo silloin, että tiesi, että joku päivä fundamentalistit hänet tappavat, mutta hän koki työnsä arvokkaammaksi kuin sen lopettamisen pelon vuoksi. Tällä kertaa Malalan tapauksessa erilaista ja rohkaisevaa on nähdä, miten laajaa tukea tytön tapaus on saanut ympäri Pakistania ja muuta maailmaa. Väkivaltainen ja vihantäyteinen teko on kääntynyt itseään vastaan. Kysymys koulutuksesta ja kaikkien oikeudesta siihen on tärkeä osa terrorismin vastaisessa taistelussa. Rohkea Malala aloitti jo 11 vuotiaana blogin, jossa hän kertoi elämästä talibanin hallitsemalla alueella Pakistanissa. Siitä, kuinka hän piilotti koulukirjoja huivien alle ja kuinka hän salaa luki silloinkin, kun talibanit kielsivät tyttöjen koulunkäynnin. Pakistanissa on useita miljoonia lapsia, jotka eivät ole koulussa ja heistä suurin osa on tyttöjä. Kriittisen ja analyyttisen ajattelun opettaminen pelottaa talibanin kaltaisia terroristijärjestöjä. Pakistan on epäilemättä saanut uuden sankarin. Maa taistelee terrorismia vastaan, mutta on selvää että taisteluun tarvitaan armeijan lisäksi myös muita työkaluja. Malalan sanoin, jos uusi sukupolvi ei saa kyniä ja kirjoja, he saavat aseita terroristeilta.